Toivon päätöslauselmassa, että Euroopan unioni jatkaa Intian painostamista, jotta tämä monella tavoin kehittynyt demokratia ottaisi käyttöön pysyvän kuolemanrangaistuskiellon. Mohammad Afzal Gurua syytettiin logistisesta avustamisesta iskussa Intian parlamenttiin vuonna 2002 ja hänen kuolemanrangaistuksensa pantiin täytäntöön helmikuussa. Prosessi ei noudattanut kansainvälisiä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin standardeja eikä Guru saanut mahdollisuutta hakea armoa. On myös mahdollista, että tuomittu oli syytön. Gurun yksittäistapaus on osa laajempaa kehityssuuntaa, sillä Intia on ottanut kuolemantuomiot uudelleen käyttöön, kun maa päätti marraskuussa 2012 epävirallisen kahdeksanvuotisen kuolemanrangaistuskieltonsa.

Haluan mainita olevani erityisen tyytyväinen siihen, että tämä on mahdollisesti ensimmäinen kerta pitkään aikaan, kun Kashmirin rauhanprosessi mainitaan Euroopan parlamentin päätöslauselmassa.